Arvoisa puhemies, pääministeri Sipilä, huomaatte, että olette tervetullut tänne, kun suomalaisilla on niin paljon kysyttävää, että alkaa tuntua, että tämä on eduskunnan kyselytunti, mutta me kuitenkin täällä Euroopan parlamentissa käyttäydymme paremmin kuin suomalaisen eduskunnan kyselytunnilla, emme mölyä. Kysymykseni koskee sitä, kun korostitte päätösten täytäntöönpanoa. Olen samaa mieltä kanssanne, että yksi suuri puute on se, että tehdään kunnianhimoisia päätöksiä, mutta sen jälkeen jäsenvaltiot eivät näitä pane täytäntöön.

Onko nämä päätökset valmisteltu riittävän hyvin täällä Euroopan unionin neuvoston kokouksissa, siellä pääministerikokouksissakin? Koska tuntuu kummalliselta, että näiden kokousten jälkeen julistetaan tuloksia ja hyvää yhteishenkeä ja sitten, kun mennään kotiin, mitään ei tapahdu.

Mitä Te tekisitte, että yhteiset päätökset pistettäisiin täytäntöön?